Arvoisa puhemies, naisten tilanne Pakistanissa ja Afganistanissa on todella hälyttävä ja äärimmäisen vakava. On kulunut jo kymmenen vuotta Petersbergin konferenssista Bonnissa, jolloin kansainvälinen yhteisö aloitti Afganistanin demokraattisen tulevaisuuden rakentamisen. Raiskaukset, väärinkäytökset, naisten salakuljetus, lasten pakkoavioliitot ja kotiväkivalta ovat lähes jokaisen naisen kohtalo Afganistanissa. Silti ne johtavat harvoin toimenpiteisiin poliisin ja oikeusviranomaisten taholta. Talebanin poistuttua afgaaninaiset ovat tosin saaneet perustuslaillisia yhteiskunnallisia oikeuksia ja pääsyn koulutukseen, mutta syrjintää kuitenkin esiintyy yhä pääsyssä perussairaanhoitoon ja kulttuurielämään yleisesti. Naisten tulee saada osallistua aktiivisesti demokraattisen, turvallisen ja avoimen yhteiskunnan rakentamiseen. Afganistan ei voi olla huomioimatta naisia, jotka muodostavat yli puolet koko maan väestöstä.